Arvoisa puhemies, kriisin ratkaisusta voidaan varmasti esittää erilaisia skenaarioita, joista mikään ei ole helppo, koska kansainvälinen yhteisö on niin erimielinen tässä tilanteessa.

Venäjä ei toisaalta taas edelleenkään suostu länsimaiden vaatimukseen siitä, että al Assadin on luovuttava vallasta, ja Venäjä vastustaa myös lisäpakotteita Syyrialle samoin kuin Iranille.

Jollakin tavalla on kuitenkin ulkopuolisten tähän asiaan tartuttava ja saatava aikaan tulitauko, jonka aikana voidaan lähteä tätä kriisiä poliittisesti ratkaisemaan.

Meidän tulee toimia tässä myös humanitäärisen avun perille saattamiseksi.